Arvoisa puhemies, komissiota ei voi ainakaan syyttää siitä, että te olisitte kaunistelleet tilannetta, päinvastoin olette sanoneet suoraan, niin Barroso kuin Rehn, että taloustilanne Euroopassa on dramaattisesti huonontunut. Nyt näyttää todella jo siltä, että kuten yleensä vahvoissa lääkkeissä on sivuvaikutukset, niin nämä lääkkeet ovat pysäyttäneet kasvun ja siksi tarvitaan uusi suunnitelma plan B. Olen iloinen siitä, että tänään olemme kuulleet, että saamme ikään kuin uuden suunnitelman eli vakauden Vihreän kirjan, jossa palomuuria vahvistetaan ja toisaalta luodaan pitkän tähtäimen suunnitelmia, joilla markkinavoimia voidaan kesyttää, esimerkiksi Financial Transaction Tax varainsiirtovero ja

Pitää myös muistaa, että kansalaisten Eurooppaa ei ole ilman sosiaalista Eurooppaa. Kollega Bisky, Te olitte oikeassa siinä, kun sanoitte, että tarvitaan myös sellaista tunnetta, että Eurooppa menee oikeaan suuntaan, tarvitaan hallintoa, tarvitaan tekoja, mutta myös sitä tunnetta, että Eurooppa menee oikeaan suuntaan.

Painostakaa jäsenvaltioita antamaan komissiolle valtuudet, niin että veroparatiisit voidaan sulkea, koska tämä olisi erittäin iso oikeudenmukaisuusteko ja vakuuttaisi sen tunteen, että Eurooppa on nyt oikeilla raiteilla.